Kuka vastaa meille? Täällä vallitsee aikamoinen itsetyytyväisyys, ja keskustelu on kyllä osoittanut sen, että tarvitaan ehdottomasti syvällisempää analyysia siitä, mitä Euroopassa todella tapahtuu.

Olisin kysynyt Lambrinidikselta, tunteeko hän yhtään maata Euroopassa, jossa tiedonvälityksen omistuksen keskittymistä ei olisi tapahtunut, jossa itse asiassa toimittajien lähdesuojaa epäillään ja jossa median omistajat käyttävät enemmän valtaa kuin aikaisemmin.

Asiat menevät huonosti. Ne ovat huonommin kuin me tunnustamme itsellemme. Sen takia tämä keskustelu on minusta vähän liian itsetyytyväistä.